Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, Ruandan tie verisestä sisällissodasta ja kansanmurhasta eteenpäin on ollut vaikea. Ruandan patrioottinen rintama on valtaannousun jälkeen mielivaltaisesti pidättänyt, vanginnut ja ahdistellut poliittisia vastustajia, journalisteja ja ihmisoikeuspuolustajia. Selityksenä on väite, että kuri on tarpeellista väkivaltaisuuksien estämiseksi. Tässä toiminnassa on ikävä kyllä käytetty hyväksi niin sanottuja kansanmurhalakeja, joiden laajasta muotoilusta EU on esittänyt huolestumisensa jo vuonna 2004 ja vaatinut hallitusta avaamaan poliittisen kentän ja sallimaan erilaiset näkemykset ja näkökulmat. Ingabire on ollut näkyvimpiä opposition edustajia ja hän on toiminnallaan pyrkinyt edistämään kansallista sovintoa ja dialogia ja hän on tehnyt työtä väkivallan kierteen lopettamiseksi. Näistä ansioistaan hän oli yksi Saharov palkintoehdokkaista vuonna 2012. Hänen kahdeksan vuoden vankeustuomionsa perustuu Amnesty Internationalin mukaan kidutuksella saatuihin todistajanlausuntoihin sotilasleireillä. Vetoamme siksi Ruandan hallitukseen, että hänen tuomionsa purettaisiin.